Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, en halua mitenkään väheksyä muiden uskontojen kokemaa painetta, mutta tilastot kertovat karua kieltään 75 prosenttia uskontonsa vuoksi uhatuista tai tapetuista on kristittyjä ja noin sata miljoonaa kristittyä eri puolilla maailmaa kohtaa

Jumalanpalveluksiin tehdyissä iskuissa Irakissa, Egyptissä ja Syyriassa on kuollut kymmeniä henkilöitä, joiden joukossa on myös lapsia. Myös muualla maailmassa haasteita riittää. Aasian maiden huima talouskasvu kätkee alleen vakavia perus ja ihmisoikeusloukkauksia. Muun muassa Kiinassa, Intiassa ja Vietnamissa uskonnonvapaus toteutuu lähinnä vain paperilla. On tunnustettava, että EU ja sen jäsenvaltiot ummistavat silmänsä tältä muun muassa kauppasuhteiden takia. Kuitenkin EU voisi tehdä halutessaan niin paljon enemmän kristittyjen tilanteen ja uskonnonvapauden edistämiseksi maailmassa muun muassa vaatimalla uskonnonvapauslauseketta kaikkiin niihin sopimuksiin, joita tehdään kolmansien valtioiden kanssa.

Euroopan laimea suhtautuminen johtuu osittain siitä, että olemme itse menettämässä oman arvotaustamme täällä. Haluamme eristää uskonnon johonkin yksityiseen tilaan. Tätä asiaa heijastelee muun muassa krusifiksikeskustelu, jota Italiassa käytiin, samoin täällä rouva Packin mainitsema komission julkaisema kalenteri, josta kristilliset juhlapyhät on kokonaan unohdettu. Sekularismi ei ole vastaus näihin ongelmiin vaan se, että kunnioitamme toisinajattelevia ja toisten vakaumusta.